ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisi

yleiskeskustelu asiasta päättyi seitsemäs neljättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä istunnossa nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn pyydän tekemään muutosehdotukset

aallon ehdotus kaksi ja kari uotilan ehdotus kolme ovat saman sisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä

piti äänestää ei äänestin vahingossa tyhjää

arvoisa puhemies kohdassa yksi tarkoitukseni oli äänestää ei

arvoisa puhemies kohdassa viisi tarkoitukseni oli äänestää jaa
merkitään pöytäkirjaan

jälleen kerran sanon että ne jotka haluavat pitää kokouksia menkää ulos

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on siis hallituksen esitys ulosottokaaresta ja velan vanhentumisesta annetusta laista esityksen tarkoituksena on muuttaa ulosottokaarta siten että postiosoitteen sijasta ulosoton tiedoksiannot tapahtuvat tulevaisuudessa sähköisesti tämä on se johon tässä puheessani keskityn tämä koskee siis vain niitä henkilöitä jotka ovat ottaneet sähköisen asiointijärjestelmän käyttöön henkilö voi myös kieltää sähköisten tiedoksiantojen toimittamisen ulosotosta asiointitilille samoin kuin lopettaa asiointitilin käytön milloin tahansa silloin tieto kulkee kirjeitse olin viime kaudella lakivaliokunnan jäsenenä jolloin jo keskusteltiin usein sähköisten järjestelmien kehittämisestä on hyvä asia että näissä asioissa on edetty näin pitkälle lainsäädännön on seurattava yhteiskuntakehitystä ja mieluummin sen kehitystä on pystyttävä ennakoimaan juuri tätä ulosottokaaren muuttaminen nyt tekee haluan tähdentää esityksen myönteisiä taloudellisia vaikutuksia ehdotuksen myötä aikaansaatavien säästöjen on arvioitu olevan

yhdeksänsataatuhatta euroa vuositasolla vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista ehdotus on osa hallituksen kärkihanketta eli julkisten palvelujen digitalisointia sähköisen asiointijärjestelmän käyttö laajenee tulevaisuudessa myös muuhun julkishallintoon kuten verohallintoon ja kansaneläkelaitokseen on toivottavaa että asiointijärjestelmä tulee kansalaisille tutuksi ja siitä tiedotetaan neuvotaan ja ohjeistetaan myös hyvin arvoisa puhemies tähän hallituksen esitykseen sisältyy kuitenkin myös mahdollisia kysymyksiä esimerkiksi se käyvätkö asiakkaat eli niin sanotusti tilin omistajat lukemassa heille saapuneita viestejä asiointijärjestelmästä tiedonkulun turvaaminen on tärkeä asia ja tämän takia on toivottavaa että uudistuksesta tiedotetaan ihmisille on myös muistettava se että kaikilla ei ole edellytyksiä sähköisten tietojärjestelmien käyttämiseen tällaisia ovat esimerkiksi osa ikääntyneistä ihmisistä ja ne joilla ei ole käytettävissä tietokoneita tai mobiililaitteita vaan jotka joutuvat käymään esimerkiksi kirjastoissa hoitamassa asioitaan lopulta kirje on kuitenkin helpompi avata ja se tulee kotiin ja se tulee muistaa tämän asian eteenpäinviemisessä me olemme uusien asioiden edessä ja sen takia on hyvä hyvä seurata miten tämä lakimuutos tulee tulevaisuudessa myös toimimaan

ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta on minusta yksi osa sitä digitalisaatiota ja modernisaatiota jota myös julkisessa vallassa täytyy käyttää ovat toki totta ne asiat mitä edustaja juvonen toi tuossa esille että edelleenkinhän osa ihmisistä haluaa varmasti saada kirjeet paperisena postitse kotiin mutta kyllä on tärkeää että myös ulosottotoiminnassa mennään myös tietotekniikan kautta tälle on myös aika suuria säästötavoitteita asetettu asetettu että vuositasolla yhdeksänsataatuhatta euroa tulisi säästöä näistä digitaalisista palveluista kyllähän nämä nimenomaan täydentävät sitten toisiaan lakivaliokunnassakin käytiin keskustelua siitä miten turvataan sitten se mahdollisuus heille jotka eivät välttämättä digitaalisten palveluiden äärellä niin paljoa ole mutta sama mahdollisuus edelleenkin myös sitten siitä paperiversiosta säilyy ihmisille tämä on ehkä enemmänkin sellainen täydentävä asia kuin sitten rajoittava ja minun mielestäni kertoo hyvin siitä norminpurusta ja digitalisaatiosta mitä myös julkisen vallan puolella täytyy tapahtua

se on hyvä että maailma elää tässä ajassa missä me tällä hetkellä olemme siitä syystä on varmasti ihan hyvä että niissä raameissa missä pystytään toimimaan digitaalisesti toimitaan digitaalisesti mutta vielä ei ole se aika että se on ainoa toimintatapa ulosottoasioissa toivoisin kuitenkin että tämä digitaalinen toiminta toimisi myös toisinpäin eli henkilö joka on ulosotossa voisi vaivattomasti ja sutjakkaasti sähköpostin välityksellä keskustella ulosottomiehen kanssa ja ja sopia esimerkiksi erilaisia tapoja millä pystyy velkaansa lyhentämään ylipäätään tämä ulosottoasia on semmoinen joka meidän pitäisi perata uudestaan tällä hetkellä tilanne on aika hankala velalliselle

sitä pääoman lyhennystä ja hänelle jää yhdeksän euroa kaikilta muilta ja koko ajan on näistä kaikista kulut kun se pyörii eteenpäin meidän pitäisi päästä toki kohtuudella siihen että ihminen voisi lyhentää ensin yhden velkojan velat ja sitten seuraavan velkojan velat me olemme pitäneet sitä tasavertaisuusasiana että kaikki velkojat saavat jotakin

arvoisa rouva puhemies täällä tälläkin viikolla opposition suunnasta on kuultu useita puheenvuoroja siitä että hallitus ei saa päätöksiä aikaiseksi tai eteenpäin ratkaisuja joilla edistettäisiin suomen ja suomalaisten asiaa tällä viikolla ovat isot asiat edenneet kehysriihi ja sote muun muassa mutta myös monet pienemmät asiat tämä esitys joka nyt on käsillä on yksi tärkeä niistä pienistä esityksistä jotka nyt ovat menossa eteenpäin julkisten palvelujen digitalisointiin liittyvä hanke jolla jolla pyritään sähköistämään kansalaisen ja ja julkisen vallan välistä asiointia eli eli saamaan myös ulosoton puolella tiedoksiantomenettelyt yhä yhä paremmin sähköistettyä tällä on myös merkittäviä säästövaikutuksia tulossa lähes miljoonan euron säästövaikutukset ja ja muutenkin hanke on erittäin kannatettava yksi tärkeä huomio mitä perustuslakivaliokuntakin piti esillä on se että että tämän järjestelmän toimintavarmuuteen täytyy nyt kiinnittää erityistä huomiota muuten kansalaiset eivät välttämättä ota tätä käyttöön

arvoisa puhemies todellakin asia sinänsä on melko suppea tässä asiassa mutta aivan olennainen asia meidän julkisen hallinnon kehittämisessä on se että siirrytään yhä enemmän sähköisiin menettelyihin se nopeuttaa ja selkeyttää asiointia ja dokumentointia käyttäjän kannalta ja tietysti mahdollistaa sitten

siihen että nyt kun esimerkiksi maakuntahallintoja kootaan niin itse toivon että pystymme tarkkaan vartioimaan sitä että siitä periaatteesta että ihmiseltä kysytään samaa tietoa vain kerran riippumatta siitä missä puolella julkista

lyhennettyä millään näkyvillä olevalla ajalla ja ihminen joutuu tämmöiseen tuki ja ulosottokierteeseen meillä kun ei myöskään henkilökohtainen konkurssi ole mahdollinen velat on tietysti maksettava ja vastuu on viime kädessä velallisella mutta tällainen menettely jolla esimerkiksi maksettaisiin yhtä velkaa kerrallaan ja koko homma hoituisi nopeammin voisi olla tutkimisen arvoinen nykyistä vakavammin

puhemies on hyvä että ulosoton ilmoitukset tulevat nyt digitalisaation piiriin kuitenkin siten kuten edustaja kulmunikin tuossa sanoi että nämä ilmoitukset täytyy tietenkin saada yhä myös postitse paperisina niille ketkä eivät sinne digimaailmaan pääse tämä säästötavoite tässä digitalisaatioprojektissa on oleellinen kuten tuossa juuri edustaja mykkänenkin edelläni sanoi mutta jotta näitä säästöjä syntyy niin täytyy tässä digitalisoinnissa aina pitää mielessä se että ne kustannukset täytyy sitten tosiaan pitää kurissa se edellyttää muun muassa sitä teknistä osaamista että ne hankkeet on siis synkronisoitu keskenään ettei siis luoda turhia päällekkäisiä järjestelmiä mielestäni tähän asiaan hitusen liittyy sekin että tarvitaan tulevaisuudessa kaikille ihmisille sähköinen tunnistautumiskeino esimerkiksi nettipankkitunnus joka on kaikilla kansalaisilla käytössä ja sitten kun se on kaikilla käytössä me voimme edetä siihen että tehdään parempia digitaalisia digitaalisia hankkeita kuten esimerkiksi vaalien siirtäminen sähköiseen äänestykseen se mahdollistaisi myös esimerkiksi suoran demokratian lisäämisen mitä itse kannatan lämpimästi ja siinä tämä digitalisaatio on myös

muistan että kun yhdeksänkymmentä luvun lopulla lipposen hallituksen aikaan siinä hallituksessa olivat ministereinä jouni backman ja olli pekka heinonen niin he olivat tällaisia sähköisen asioinnin ja tämän tämän kehityksen edelläkulkijoita siinä vaiheessa silloin oli vahvat suunnitelmat että päästäisiin tässä todella tuloksiin ja eteenpäin sitten kun heidän aikansa ministereinä loppui niin suomessa koko tämän alan kehittäminen pysähtyi nyt vasta on todella tämän hallituksen aikana nähtävissä että otetaan tämä vakavasti niin hallitusohjelmassa kuin sitten myös käytännön toimenpiteissä siinä suhteessa on annettava tämän lain käsittelyn yhteydessä erityinen kiitos ministeri lindströmille että hän on pannut virkamiehet tekemään tätä työtä ja meillä on nyt menossa moniakin näitä asioita digitalisaation sähköisen asioinnin edistämiseksi toivon että niitä todella edistetään reippaasti kaikin mahdollisin keinoin myös vaaleissa ja sitten tietysti tässä isossa maakunta ja sote uudistuksessa siinä on saumaa ottaa näitä käyttöön ja saada säästöjä ja tehokkuutta tähän meidän julkiseen hallintoon valtavasti sipilän hallitus on tässä nyt todella suuren asian kanssa tekemisissä ja tekee töitä ja siitä erityinen kiitos

puhemies se täytyy vielä viestinä todeta myös hallituksen suuntaan että kun näitä sähköisen asioinnin järjestelmiä on on aikaisemmin julkishallinnossa kehitetty niin kuin tässä edellä oleva edustaja kertoikin että niitä hankkeita on ollut yhdeksänkymmentä luvulla ja kaksituhatta luvun alussa niin lukuisat näistä hankkeista ovat myös erittäin epäonnistuneita niihin on on hassattu rahaa hyvinkin paljon ja on annettu kansalaisille semmoinen viesti että nyt menee kaikki sähköiseksi ja tämä tapahtuu sähköisen asiointikortin tai jonkun muun kautta nämä epäonnistuneet hankkeet toimikoot nyt semmoisena karvaana oppikouluna myös näille projekteille eli nyt ei ole varaa epäonnistua kun tätä sähköistä asiointijärjestelmää viedään eteenpäin koska maailma on digitalisoitunut taas kymmenessä viiva viidessätoista vuodessa niin voimakkaasti että nyt tässä sähköisessä asiointijärjestelmässä on pakko onnistua sen takia nyt ministeri vehviläisen suuntaan ja vmn ict osaston suuntaan vahvaa signaalia siitä että käyttäkää nyt parasta asiantuntemusta mitä koko maasta löytyy ei pelkästään ministeriöstä

maksuhäiriömerkintöjä on suomessa sadoillatuhansilla ja nuorten kohdallakin hyvin hyvin monella valitettavasti kasvamaan päin ulosottoasioissa sovittelukäytäntö velan maksusta ei vielä toimi tarpeeksi hyvin on yhteiskunnan ja yksilön kannalta paras ratkaisu jos velan takaisinmaksu voitaisiin suunnitella ei ole kenenkään etu kun ulosoton määrä pienikin alkusumma voi kasvaa valtavaksi summaksi samoin pankkitunnuksen puuttuminen henkilöltä aiheuttaa tänä päivänä valtavasti ongelmia ei pääse niille virallisille sivuille esimerkiksi kelan sivuille

puhemies aivan juuri kuten edustaja häkkänen tuossa mainitsi sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönotossa ja sen luomisessa ei todellakaan ole varaa epäonnistua kun me me ajattelemme sitä että sähköisten asiointijärjestelmien käyttö laajenee tulevaisuudessa ja verohallinto ja sitten kansaneläkelaitos mukana niin ne asiakkaat jotka sitten asioivat siellä sähköisesti tarvitsevat kyllä sellaisen pohjan jotta he pystyvät etenemään siellä asiointijärjestelmässä kyllä tänä päivänä nettimaailma ja sen kautta asioiden hoitaminen voi olla hyvinkin haasteellista ihminen on kuitenkin se keskiö kaikissa asioissa ja koneet tulevat vasta sitten kyllä meidän täytyy tehdä kaikkemme että me voimme luoda sellaisen järjestelmän että se on kaikille avoin ja myös esteetön me voimme käyttää sitäkin sanaa näitten järjestelmien rakentamisessa esteettömiä sähköisiä asiointimahdollisuuksia ihmisille

arvoisa puhemies me keskustelimme tästä asiasta lakivaliokunnassa pitkään digitalisaatio ei ole pakko mutta se on välttämätöntä ja meidän tulee siirtyä digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin paljon olemme oppineet on tehty virheitä joka asiassa on ne oppirahat maksettava ja ja se tarkoittaa sitä että niistä virheistä todellakin opitaan ja tehdään yhä tehokkaampia ja yhä parempia järjestelmiä on otettava myös huomioon niin kuin edustaja juvonen hienosti sanoi että ihminen on kaikessa keskiössä otetaan huomioon eri ikäisten ihmisten palvelutarpeet sen takia me etenemme tässä hyvää vauhtia samalla ottaen huomioon että kaikki eivät vielä niitä käytä